ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kaksitoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

käsittelyssä on varsin pikaisella aikataululla valiokunnassa käsitelty lakiehdotus reilu viikko sitten valiokuntaan lähetettiin esitys jolla rajataan kuntien ja kuntayhtymien oikeutta tehdä

välttämätöntä toteuttaa ennen tulevaa sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta rajoitusten voimassaolon aikana on siten edelleen mahdollista tehdä sosiaali ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisia oikeustoimia arvoisa puhemies vähän tarkemmin säädettävien rajoitusten sisällöstä

ei saa tehdä sosiaali ja terveydenhuollon rakennuksiin kohdistuvia investointeja koskevia sitoumuksia jos niiden arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset ylittävät viisi miljoonaa euroa ehdotetun toisen momentin mukaan

ja

on

leasing ja